Arvoisa puhemies, äänestin tämän tärkeän mietinnön puolesta, sillä eläkkeet ovat ikääntyneiden eurooppalaisten pääasiallisin tulonlähde. Niiden tarkoituksena on taata eläkeläisille kohtuullinen elintaso ja taloudellisesti riippumaton elämä. Tämä kaunis ajatus ei valitettavasti kuitenkaan toteudu etenkään ikääntyvien naisten kohdalla, sillä arvioiden mukaan noin 22 prosenttia yli 75 vuotiaista naisista elää EUn köyhyysrajan alapuolella.

Hyvin hoidettu eläkepolitiikka antaa meille oivan mahdollisuuden torjua vanhuusiän köyhyyttä, tasata tuloeroja ja edistää tasa arvoa.

Pitkään jatkunut taloudellinen taantuma heikentää väistämättä nykyisten nuorten, tulevien eläkeläisten eläkkeitä.